Arvoisa puhemies, maaliskuisen vallankaappauksen jälkeinen poliittinen epävakaus ja humanitaarisen tilanteen heikkeneminen värittävät yhä vahvemmin madagaskarilaisten arkea.

Nykyiset valtaapitävät ovat laittomasti monopolisoineet niin toimeenpanevan, lakiasäätävän kuin juridisenkin vallan sekä ottaneet median kontrolliinsa. Maan turvallisuuspalvelut ovat syyllistyneet väkivaltaan kansalaisia kohtaan.

Meneillään olevia neuvotteluita on puskettava nopeasti eteenpäin ja etsittävä tietä perustuslaillisen järjestyksen palauttamiseen.